Arvoisa puhemies, todellakin kaupunkien kannattaa satsata sujuvaan liikenteeseen. On sekä talouden, ympäristön että yleensä myös ihmisten kannalta tärkeä asia, että kaupunkiliikenne sujuu ja on mahdollisimman tehokasta.

Tarvitaan autoja, raideliikennettä, kävelyä, pyöräilyä, vesiliikennettä. Eri puolilla Eurooppaa on erilaisia mahdollisuuksia. Siksi EPP ryhmälle on tärkeää, että kaupungit itse saavat valita ne parhaat ratkaisut, jotka omalla alueella ovat tehokkaimmat ja parhaimmat. Oli hyvä kuulla komission prioriteeteista, ne ovat hyvin oikeansuuntaiset. Erityisesti digitalisaatio antaa meille paljon mahdollisuuksia älykkään liikenteen ratkaisuihin, carsharingin, Uberin tapaisiin uusiin kuluttajaystävällisiin palveluihin. Näitä mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää. Samoin uusi teknologia mahdollistaa entistä ympäristöystävällisemmän liikenteen.